Arvoisa puhemies, komissio on esittänyt kaksi mahdollista tiekarttaa siitä, miten pääsisimme nollanettopäästöihin viimeistään vuonna 2050, mutta tuo päämäärä tarkoittaa sitä, että meidän tulee kiristää tavoitteita jo vuodelle 2030. Tänään jälleen parlamentti on hyväksynyt äänestyksessään tavoitteen, että vuonna 2030 päästövähennykset tulee asettaa 55 prosenttiin, leikata siis 55 prosenttia vuoden 90 tasosta. Tuota tavoitetta tukee myös useampi jäsenmaa, ja on erittäin toivottavaa, että oma kotimaani Suomi, kun se astuu EUn puheenjohtajaksi ensi heinäkuussa, kykenee kokoamaan myös neuvoston puolelta enemmistön sen taakse, että toimimme nopeasti.